Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, haluan aluksi ilmaista sen, että lähtökohtaisesti kolmansista maista tulevien tutkijoiden ja opiskelijoiden maahantulon ja oleskelun edellytysten selvittämiseen liittyvän direktiivin uudistaminen ja ajantasaistaminen on paikallaan. Sääntelyyn on otettu mukaan uusia ihmisryhmiä palkalliset ja palkattomat harjoittelijat, vapaaehtoistyötä tekevät sekä au pairina työskentelevät. Työllisyysvaliokunnassa olisimme halunneet näiden uusien ihmisryhmien kohdalla jopa tiukempaa sääntelyä ja parempaa suojelua erityisesti, kun on kyseessä työsuhteen tunnuspiirteet täyttävä palkallinen tai palkaton harjoittelu. Mielestämme ei pidä luoda uutta väylää sosiaalidumppaukseen ja vältettävä sitä, että oleskelun kustannukset loppujen lopuksi kaatuvat jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien kannettavaksi. Siksi LIBE valiokunta on mielestäni tehnyt virheen, kun se ei 21 artiklassa hyväksynyt EMPL valiokunnan näkemystä, että yhdenvertainen kohtelu sosiaaliturvan, esimerkiksi perhe etuuksien, osalta edellyttää työsuhdetta. Komission esitys takaisi yhdenvertaisen kohtelun tutkijoille, mutta LIBE valiokunta haluaa sen myös opiskelijoille. Tähän mennessä kolmansista maista tulevien on pitänyt olla eripituinen minimiaika työsuhteessa, mutta nyt LIBE valiokunta avaa sosiaaliturvan opiskelijastatuksella oleville. EUn sisältäkin tulevalta on edellytetty työsuhdetta perhe etuuksien saamiseksi, mutta nyt nämä sosiaalietuudet avataan kolmansista maista tuleville opiskelijoille.